Arvoisa puhemies, kannan syvää huolta Egyptin poliittisesta tilanteesta ja ortodoksipappina erityisesti Egyptin koptikristittyjen oikeuksista.

Kyse on egyptiläisten omasta tahdosta kehittää ja kehittyä kohti demokratiaa sekä ihmisoikeuksia kunnioittavaa oikeusvaltiota. Mutta arvoisat toverit, demokratiaan ei kuitenkaan kulje mitään oikopolkuja. Ainoa tapa vähentää nykyisiä poliittisia ja yhteiskunnallisia eroja ja jännitteitä Egyptissä on aitoon kansalliseen vuoropuheluun perustuva osallistava poliittinen prosessi ja kansallinen sovinnon teko.